Aina kun puhutaan oikeuksista, meidän pitää muistaa, että velvollisuudet kulkevat mukana ja näin ollen ei ole mitään oikeuksia ilman velvollisuuksia.